Syyrian hallitus ei kuitenkaan ole ainoa syyllinen, myös oppositioarmeijat ovat värvänneet lapsia ainakin avustaviin tehtäviin. Kannatan neuvoston asettamia sanktioita Syyrian viranomaisia ja yrityksiä kohtaan, mutta kansainvälisen yhteisön on nyt todella aika alkaa miettiä, mikä toimii ja mikä ei. Syyrian siviilit ovat nyt kärsineet liikaa, ja kun lapsista ja nuorista on tullut poliittisia pelinappuloita, on kansainvälisen yhteisön aika herätä tilanteen vakavuuteen, vaikka se tapahtuisi rajoitetulla kokoonpanolla.